Terrorismi on kaikkinensa tuomittavaa raakalaismaista ja julmaa siviiliväestön pelottelua ja yhteiskunnan rakenteiden horjuttamista. On myös esitetty vakavia väitteitä kuolemaantuomittujen oikeudenkäynnin epärehellisyydestä ja puutteista. Samalla Valko Venäjän vankilat ovat pullollaan poliittisia vankeja, joiden vankilaolot ovat ankarat ja joiden syytteet ovat tekaistuja.